Arvoisa puhemies, tässä on kyse asiapaperista, joka on osa eurooppalaista meristrategiaa. Se keskittyy kovasti uusiutuviin energiamuotoihin ja merituulivoimaan. Olisin halunnut ottaa esille siinä kolme asiaa. Ensinnäkin laivanrakennusteollisuus on tässä asiassa unohdettu. Se olisi kuitenkin hyvin tärkeä ja työllistävä tekijä Euroopassa. Toiseksi olisin halunnut korostaa myös yhteistyötä muiden kuin Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä. Varsinkin tuolla Itämeren alueella yhteistyö Venäjän kanssa on tärkeää. Kolmanneksi olisin toivonut, että tässä olisi otettu esille öljytuhojen torjunta ja mitä kaikkea voidaan tehdä, koska se on kyllä erittäin tärkeä osa meristrategiaa.